Yksi merkittävä rahoituselementti tämän verkkojen Euroopan lisäksi tulee mahdollisesti tulevaisuudessa olemaan aluekehitysrahastot, ja varmasti tulevalla kaudella myös niissä entistä enemmän painotetaan näitä infrastruktuurihankkeita.